viedä tämä ensi viikolla todellakin äänestykseen eikä enää jatketa kikkailua erilaisilla työjärjestyssäännöillä. Sen verran haluaisin sanoa, että kun täällä kollegat ovat maininneet, että on ollut vaikea perehtyä tehtyihin muutosesityksiin, niin nämä samat muutosesitykset ovat pyörineet tässä talossa yli puolitoista vuotta, niin että kyllä niihin on ehtinyt jo tässä perehtyä, jos on halunnut, samoin kuin kompromissit eli mikään sisältö ei ole suuremmin muuttunut. Kun muutama ryhmä kommentoi sitä, ettei ole saanut osallistua tarpeeksi, niin sanoisin kyllä esimerkiksi ENF joukkueelle, että jos ei ensimmäiseen puoleen vuoteen osallistu ensimmäiseenkään varjotapaamiseen, niin kyllä ainakin allekirjoittanut katsoo, että kiinnostus ei ole ollut kamalan korkealla. Ja tässä vaiheessa, kun joukkue täällä selvästi käy ihan omia keskustelujansa, niin ajattelin pistää pienen tukibiisin puhemiehistölle, että me muistaisimme kaikki ne eurot, mitä olemme kuljettajilta lainanneet ja voisimme palauttaa ne heille.